Tämä kriisi jakaa ihmisten mahdollisuudet, tulot, eläkkeet ja työt aivan uudelleen, ja meidän täytyy olla tietoinen tästä. Euroopan unioni aloitti elvytyksen erittäin hyvin. Kiitos siitä komissiolle.

Sitten tuli kummallinen hyytyminen ja alettiin puhumaan siitä, että kriisi on ohi. Kriisi on kuitenkin itse asiassa edessä, siis kriisi on edessä, koska Euroopan unionin yllä on neliteräinen giljotiini kasvava työttömyys, velkaantuvat kansantaloudet, ikääntyminen ja suuri rakennemuutos, jota tapahtuu metsäteollisuudessa, autoteollisuudessa ja niin edelleen. Oikeastaan ainoa hyvä piirre tässä talouskriisissä on se, että politiikkaa vaaditaan nyt ratkaisemaan ongelmat. Mitä tulee uuteen finanssiarkkitehtuuriin, komissio on tässä aika kunnianhimoton. Toivottavasti se, että parlamentti on perustanut oman talouskriisityöryhmän, antaa uusia eväitä. Tavoitteena tulee olla finanssimarkkinoiden sääntely.